Arvoisa puhemies, julkaisi helmikuussa 2014 mittavan raportin ihmiskaupasta Sudanissa ja Egyptissä, erityisesti Siinain alueella.

Satoja eritrealaisia pakolaisia on vangittu kidutusleireille Siinailla viimeisten kymmenen vuoden aikana, jossa heitä kidutetaan viikkoja tai jopa kuukausia. Ne kidutuksen uhrit, jotka selviävät hengissä, kärsivät elinikäisistä psykologisista tai fyysisistä traumoista kidutuksen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan seurauksena.

Joskus lunnasrahojen maksamisen jälkeen kiduttajat saattavat uhrin vapauttamisen sijaan myydä hänet toiselle ryhmälle, jolloin tämä kauhukierre jatkuu.